Arvoisa puhemies, olen seurannut huolestuneena Siinain turvallisuustilannetta, joka on huonontunut Egyptin vallankumouksen ja Afrikan sarven ja Sahelin kriisin seurauksena.

Terroristiverkosto on päässyt leviämään myös laajemmalle alueelle ja kehitys uhkaa koko arabimaailman energiaturvallisuutta, sillä kaasuputkiinkin on isketty. Toinen asia, josta olen huolestunut, on paikallisten nomadiryhmittymien harjoittama salakuljetus, ihmiskauppa ja yleinen järjestäytynyt rikollisuus alueella. Gazaan kohdistuva salakuljetus lieventää joissain tapauksissa gazalaisten humanitaarista kriisiä, sillä se mahdollistaa tiettyjen tuotteiden saatavuuden saarretulla maakaistaleella, mutta se lisää myös aseiden määrää ja vaarantaa siten Lähi idän rauhanprosessin. Surullisinta on varmasti muista Afrikan maista tulleiden pakolaisten ihmiskauppa ja epäinhimillinen kohtelu. Pakkotyö, kidutusleirit ja raiskaukset ovat nyt osa kotimaastaan paenneiden elämää. Jotkut väittävät jopa, että Egyptin turvallisuusjoukot tekevät yhteistyötä sieppaajien kanssa. Vaikka kyseessä on ennen kaikkea beduiiniväestön sosio ekonomisesta vieraannuttamisesta johtuva ilmiö, ovat Israelin ja Egyptin viranomaiset myös vastuussa omalta osaltaan.